Tätä pyytävät myös eurooppalaiset kaupungit, jotka eivät halua maksaa moninkertaista hintaa muista keinoista, kuten meluvalleista.

Joka neljäs henkilöauto ja joka kolmas kuorma auto täyttää ehdotetut rajat jo nyt. ENVI valiokunnan hyväksymä kompromissi lieventäisi komission ehdotusta hiukan. Vihreät voivat sen kuitenkin hyväksyä, jotta läpi eivät menisi oikeistoryhmien ehdottamat rajut heikennykset komission ehdotukseen. Automelun vähentämisestä saatavat hyödyt ylittävät kustannukset jopa monikymmenkertaisesti. Vetoankin kollegoihin, että tuette ympäristövaliokunnan kompromissia, ehdotusta 51. Lisäksi pyydän tukea 10 vuoden kuluttua toteutettavalle 2 desibelin lisäaskeleelle, ehdotukselle 67. Ihmettelen sitä, että PPE ryhmän on annettu panna nimensä kolmeen eri ehdotukseen autojen melurajoista. En usko, että tällaista sallittaisiin millekään muulle ryhmälle. Erityisesti oikeistoa, joka vaatii julkisen sektorin kulujen panemista kuriin, muistuttaisin siitä, että automelun aiheuttamien sairauksien vähentäminen helpottaa julkisen terveydenhoidon kustannuksia. Lisäksi jos meluhaittaa vähennetään muilla keinoilla, kuten meluvalleilla, veronmaksajat joutuvat kustantamaan monikymmenkertaisen hinnan. Autofirmat lobbaavat löysempien melurajojen puolesta, ja oikeistoryhmien neuvottelijat ovat lähteneet niiden kelkkaan. Firmojen johtajilla ja lobbareilla on varaa ostaa asuntonsa kalliilta alueilta, joita autojen melu ei häiritse. Köyhien ihmisten kotirauhaa automelu häiritsee.